Euroopan unioni ja Venäjän suhteet ovat nyt hankalat ja tietyssä rasituskokeessa.

Ja nyt huomaamme, että Venäjästä on tullut autoritaarinen ja aggressiivinen maa, jolle länsi on vihollinen.

Meidän pitää yrittää, tietenkin harrastaa itsekritiikkiä, mutta ei syyttää itseään, sillä ratkaiseva doktriinimuutos on tapahtunut Venäjällä. On suuri harmi, että nämä välit ovat nyt niin huonot, koska Euroopan, Venäjän ja koko kansainvälisen yhteisön ponnisteluja tarvitaan terrorismin torjumiseksi, ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi, ja myös arktinen yhteistyö edellyttää jo sitä, että tehdään enemmän yhteistyötä kuin tähän saakka.